Menestyäkseen globaalisti EUlla ei kuitenkaan ole varaa jättää käyttämättä naisten osaamista. Tästä syystä on erittäin tärkeää edistää sukupuolten välistä tasa arvoa ja hyödyntää kaikkien EU kansalaisten osaamista ja lahjakkuutta sukupuoleen katsomatta. Vain näin EUlla on mahdollisuus saavuttaa Eurooppa 2020 strategian tavoitteet ja menestyä. Ja tämä on se viesti, joka meidän on välitettävä kaikille jäsenvaltioille ja kaikille toimialoille!